Arvoisa puhemies, arktisen alueen rikkaus ei ole vain mahtavat energiavarat ja uudet laivaväylät, vaan myös alkuperäisväestö. Se ei ole arktinen museo vaan kolmen ja puolen miljoonan ihmisen koti. Siksi heitä on kuunneltava. Kenelläkään ei ole oikeutta raiskata ja ryöstää tuota aluetta. Tulevaisuudessa näemme siellä tietenkin paljon kaivoksia, teollisuutta ja laivoja, jolloin ympäristökatastrofien uhka kasvaa. Niihin on varauduttava vastuullisesti. Pelastustyöt ovat siellä vaativia ja luonto erityisen haavoittuva.

Sen on satsattava siihen taloudellisesti ja konkreettisesti. Tätä edellyttää myös Islannin mahdollinen tuleva jäsenyys.